Ilmisoikeudet ja ihmisarvo kuuluvat kaikille bahrainilaisille, myös niille, jotka kritisoivat hallitusta kaduilla tai internetissä ja sosiaalisessa mediassa. Bahrainin tulee pyrkiä aitoon ja rehelliseen vuoropuheluun kansalaisyhteiskunnan kanssa. Arabikeväästä alkunsa saanut demokratia aalto on ollut koetinkivi myös Euroopan ulkosuhdehallinnolle. On tärkeää, että me välttäisimme kaksinaismoraalia. Meidän on toimittava arvojemme mukaisesti kaikessa Euroopan unionin ulkopolitiikassa. Toimiva ja oikeudenmukainen yhteiskunta tarvitsee rehellistä vuoropuhelua ja vuorovaikutusta kansalaisyhteiskunnan ja poliittisten päättäjien välillä. Jokaista kansanosaa on kuunneltava tasapuolisesti, tästä me tahdomme Bahrainia muistuttaa. Emme ole lietsomassa mitään vallankumousta. Poliittiset vangit, omien kansalaisten kiduttaminen sekä poliisiväkivalta eivät ole osoitus tästä.